Ensi kertaa YK asiakirjassa mainitaan kahden asteen lämpenemisraja, mutta eri maiden Kööpenhaminassa ilmoittamat päästörajat vastaavat kuitenkin maapallon lämpenemistä yli kolmella asteella. Viimeksi kun oli kolme astetta lämpimämpää, merenpinta oli kymmeniä metrejä korkeammalla kuin nyt. On rehellisesti tunnustettava, että EU ei osoittanut sitä johtajuutta, jota julistamme.

Oikea tavoitteemme pitäisi olla 40 prosenttia jos ihan oikeasti olisimme linjassa ilmastotieteen viestin kanssa. Jos nyt pysähdymme 20 prosentin päästövähennykseen se tarkoittaa, että EU ei ole tarkoittanut yhtään mitään julistaessaan kahden asteen lämpenemisrajaa yli kymmenen vuotta.

30 prosentin vähennystavoite maksaa nykytiedon valossa vähemmän kuin mitä kaksi vuotta sitten arvioitiin 20 prosentin päästöleikkauksen hinnaksi.

Jos EU johtaisi, se tekisi tämän heille vaikeaksi. Nyt EU teki sen heille helpoksi, torjumalla Kioton toisen sitoumuskauden, joka on kehitysmaille äärimmäisen tärkeä. Rakentavaa olisi sanoa, että olemme valmiit Kioton toiseen kauteen niillä ja niillä ehdoilla, ja rakentavaa olisi sitoutua tukemaan taloudellisesti kehitysmaiden ilmastotoimia ilman, että kierrätämme kehitysyhteistyörahoja uuden otsikon alle. Tästä laihasta tuloksesta pitää nyt päästä eteenpäin kunnolliseen ilmastosopimukseen.

Tarvitsemme kärsivällistä diplomaattista työtä kompastuskivien voittamiseksi ja myös YKn neuvotteluprosessin uudistamiseksi toimivaksi, esimerkiksi siten, että otetaan käyttöön äänestyssäännöt.